Arvoisa varapuhemies, kiitoksia tästä mahdollisuudesta sanoa muutama sana tähän back loading kysymykseen. On totta, että kasvihuonepäästöasiat ovat isoja ja merkittäviä asioita, ja tänään sitten äänestyksen jälkeen todellakin päädyttiin siihen, että asia menee takaisin valiokuntaan, mikä on hyvä asia. Olisin kyllä toisaalta toivonut, että olisimme olleet jo kykeneviä tekemään päätöksen, koska hyvin isänmaallisesti äänestimme tuossa alussa. On nimittäin niin, että ei voi tällä tavalla mielestäni toimia, että yhtäkkiä kesken kauden ruvetaan muuttelemaan sääntöjä. Meidän pitää eurooppalaisina huolehtia Euroopan unionin kilpailukyvystä, ja Suomen kansalaisena, suomalaisena, kansallisvaltion edustajana katson myös, että Suomen kilpailukyvystä on tärkeää huolehtia Euroopan unionin sisällä. Ja mitä tulee päästökauppaan, niin siitä täytyy olla globaalit mekanismit ja meidän täytyy toimia sillä tavalla, että emme vahingoita väärällä tavalla eurooppalaista ja suomalaista teollisuutta ja ennen muuta, mikä tässä on tärkeää, emme rupea kesken ohjelmakauden muuttelemaan asioita, vaan tosiaan ennustettavuus on tärkeää myös päätöksen tekijöille ja teollisuudelle,